Arvoisa puhemies, hyvä ministeri, mietinnössä EUn ja Irakin välisestä kumppanuus ja yhteistyösopimuksesta on nostettu esille monia yhteistyön mahdollisuuksia mutta myös suuria haasteita, joita on pystyttävä Irakissa vielä ratkaisemaan. Erityisen tärkeää on seurata maan etenemistä ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon alalla. Demokratian, ihmisoikeuksien ja vakauden edistyminen on maan tulevaisuuden kannalta tärkeämpää kuin vain kaupan ja investointien edistäminen. Muutoin käy kuten usein luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa lisääntyvästä kaupasta hyötyy vain eliitti ja vauraus keskittyy harvoille. Tavallisen kansan kärsimykset jatkuvat. Laajalle levinnyt korruptio Irakissa vielä edesauttaa tätä huonoa kehitystä. Vaikka pidän tärkeänä sopimuksen kannustavaa luonnetta Irakille matkalla kohti parempaa, olen kriittinen Malikin johtaman nykyhallinnon tapaan johtaa maata. Ihmisoikeuksia poljetaan, kuolemanrangaistusta käytetään, lasten ja naisten asema on heikko ja uskonnolliset ja etniset ristiriidat repivät maata. Kristittyjen vaino on jatkuvaa ja tuhannet heistä pakenevat maasta. On myös ymmärrettävä, että ulkovalloilla, kuten Iranilla ja tärkeimmillä arabimailla, Syyrian Assadin hallinnolla ja Saudi Arabialla, on huomattava vaikutusvalta Irakin politiikkaan. Erityisesti Iranin vaikutusvallan kasvusta Irakissa tulisi olla huolissaan, sillä se pyrkii lietsomaan sunnien ja šiiojen vastakkainasettelua ja on painostanut Irakia siinä, kuinka he ovat kohdelleet Iranin opposition edustajia, jotka ovat juuttuneet epäinhimillisiin olosuhteisiin Camp Ashrafin ja Libertyn leireille. Aivan kuten kollega Kelam täällä sanoi, tältä osin päätöslauselmassa on mielestäni selvä virhe 17 kappaleessa, jossa puhutaan Irakin viranomaisten sitoutumisesta asianomaisten asuinolojen järjestämiseen leireillä, koska tilannehan on juuri päinvastoin. Demokraattinen, ihmisoikeuksia kunnioittava ja vakaa Irak on vielä kaukainen haave. Siksi on pakko realistisesti pohtia, onko aika ollut kypsä tähän sopimukseen, ja onko tämä paras tapa tukea Irakin demokratiapyrkimyksiä?